Arvoisa puhemies, euroalueen elpymisestä huolimatta talouspolitiikka on ollut tehotonta alentamaan nopeasti työttömyyttä. Perusongelmaa eli yhtenäisvaluuttaa ei edes mainita mietinnössä, kuten ei valuuttakursseja ylipäätään, vaikka niillä on ollut keskeinen vaikutus euroalueen elpymisessä. Erilaiset ehdotetut ja toteutetut rakenteelliset uudistukset eivät ole korvanneet tai tule korvaamaan jäsenmaiden valuuttakurssipolitiikan puuttumista, mikä estää nopeat kilpailukyvyn korjaukset eri maiden välillä. Talouden joustavuuden lisäämisessä on käytännössä kyse usein palkkojen laskusta, mikä on hidas, tuskallinen ja riskialtis keino palauttaa menetetty kilpailukyky, eikä välttämättä edes mahdollinen.